Ilmastonmuutos ei näet ole vain ympäristöömme ja hyvinvointiimme vaikuttava asia, vaan sen vaikutukset ulottuvat erityisen ankarasti juuri kehittyvien maiden naisiin.

Siksipä naisen asema ja rooli onkin käännettävä vahvaksi vaikuttajan rooliksi. On rohkaisevaa, että tutkimusten mukaan naiset ovat kiinnostuneita tekemään kestäviä kulutuspäätöksiä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Naisten tulee saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa myös silloin, kun päätetään ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävistä toimenpiteistä. Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden tulee tukea entistä voimakkaammin tämän tavoitteen toteutumista nimenomaan kehittyvissä maissa.